Arvoisa puhemies, haluan kiittää komissiota vahvasta kannanotosta ja uskon että se vaikuttaa. Toinen tärkeä asia on se, että me tuemme sellaista ammattiyhdistysliikettä maailmassa, joka puolustaa ja jolla on oikeus puolustaa työntekijöiden oikeuksia.